Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, haluan aluksi erityisesti kiittää kollega Ria Oomen Ruijtenia, jonka ura parlamentin jäsenenä on nyt täällä päättymässä, ja nyt hän vihdoin kymmenen vuoden taistelun jälkeen saa nähdä tämän lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyteen liittyvän ehdotuksen läpimenemisen. On erittäin tärkeää, että liikkuvuuden helpottamiseksi huolehditaan siitä, että eläkerahastoihin osallistuvat saavat myös oikeudenmukaisesti aikanaan hyödyn itse maksamastaan eläketurvasta. On kuitenkin huomioitava, että eläkejärjestelmät poikkeavat maasta toiseen, eikä tälläkään esityksellä eläkejärjestelmiä olla onneksi yhtenäistämässä, vaan nämä kansalliset erityispiirteet on syytä säilyttää eri maissa on erilaisia tapoja luokitella muun muassa ensimmäisen, toisen ja kolmannen pilarin eläkkeitä. Tärkeää on kuitenkin se, että tulevaisuudessa eläkevaramme riittävät, ja niinpä erilaiset osittain rahastoivat järjestelmät ovat osoittaneet vahvuutensa verrattuna niin sanottuihin Pay As You Go järjestelmiin. Kuten komission jäsen totesi, niin komissio onkin vihreän ja valkoisen kirjan kautta halunnut vertailla parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta kannustaa jäsenvaltioita kestävien eläkejärjestelmien rakentamiseen.

Lisäeläke on monissa maissa myös niin sanottu työntekijän sitouttamisen väline, jolloin tätä kolmen vuoden raja aikaa, joka tässä kompromississa saatiin aikaiseksi, voidaan pitää varsin kohtuullisena.